Arvoisa puhemies, tämä parlamentin kannanotto sinänsä kannatettavaan mietintöön oli vähintäänkin hämmentävä siksi, että enemmistö parlamentin jäsenistä kannatti kirjallisessa kannanotossaan selkeästi kahdeksan tunnin rajaa eläinten teuraskuljetuksille.

Mielestäni on selkeää, että viestimme komissiolle ja myös tuleva lainsäädäntö on, että liha liikkuu pyörillä, ei eläimet.